Arvoisa puhemies, brexit on suuri tragedia ja se osoittaa, mihin populismi äärimmillään voi johtaa. Nyt on niin, että Britannian poliittinen umpisolmu alkaa vaikeuttaa jo koko Euroopan unionin toimintaa, ja meidän kannaltamme on äärimmäisen tärkeää, että siellä parlamentti kykenisi nyt löytämään yhdessä hallituksen kanssa jonkinlaisen ratkaisun ja ulospääsyn, koska epävarmuus tässä on kaikkein vaikein tilanne. Tietyllä tavalla brexit myös on konkretisoinut sen, mistä Euroopan unionissa on kyse. Liian usein ihmiset ehkä olettavat tänä päivänä, että meillä on mahdollisuus asua, matkustaa, työskennellä ja vapaasti liikkua Euroopan unionissa ja että yrityksillä on mahdollisuus viedä ja tuoda palveluitaan ja tuotteitaan. Mutta tämä kaikkihan perustuu meidän yhteisiin lainsäädäntöihimme ja sopimuksiin, ja silloin kun jäsenmaa eroaa, kaikki raukeaa. Se on monella tavalla nyt tullut konkreettiseksi kaikille Euroopan unionin kansalaisille. On tärkeää, että varaudumme Euroopan unionin puolella kaikkiin vaihtoehtoihin, mutta myös meidän on tuettava sitä prosessia, että Britanniassa päästäisiin nyt kestävään ratkaisuun. Näyttää siltä, että uusi kansanäänestys olisi se kaikkien realistisin tapa päästä tässä asiassa eteenpäin.